Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on ottamassa kokonaisvaltaisemman ilmastopoliittisen kannan myös tämän lausuman myötä.

Meillä on historiassa erittäin hyviä esimerkkejä onnistuneista ilmastosopimuksista, kuten Montrealin pöytäkirja, jonka tuloksena laajamittainen otsonikato estettiin, ja samalla vähennettiin merkittävästi myös kasvihuonekaasupäästöjä. Haitallisten kylmäaineiden rajoittaminen on ollut hyvin tehokasta, mutta vielä riittää hyvinkin paljon tehtävää myös Euroopassa.

Lisäksi esimerkiksi jäähdytys ja kylmälaitteiden kysyntä kasvaa melko lailla myös tulevaisuudessa, sillä Kiinan ja Intian elintason nousu ja taloudellinen kasvu vaikuttavat myös kylmäntarpeeseen.

On muistettava, että myös energiatehokkuudesta, ja jääkaappien kohdalla myös ruokaturvallisuudesta, on pidettävä hyvin tiukasti kiinni. Ruoan kylmäketjun on toimittava, jotta kuluttajille voidaan taata jatkossakin turvallisia elintarvikkeita. Toivon, että komissio huomioi myös nämä puolet uudistaessaan näitä asetuksia.